Niin kuin täällä on käynyt monissa puheenvuoroissa ilmi, niin al Nashirin syytteet ovat todella vakavia. Häntä syytetään terroriteoista, joissa monet kymmenet ihmiset ovat saaneet surmansa.

Emme tue terrorismia, mutta me haluamme puolustaa sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin ja me vetoamme kuolemanrangaistuksen lopettamisen puolesta.